Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta, koska veronkiertoa ja veroparatiiseja vastaan tarvitaan ankarampia toimia. Kaikkien jäsenvaltioiden tulee taistella veroparatiiseja ja veronkiertoa vastaan ja toimien tulee olla riittävän tehokkaita.

Tarvitsemme tietojenvaihdon lisäksi kuitenkin myös laajempia toimia yhtenäisempään veronkierron vastaiseen toimintaan.